Arvoisa puhemies, on tärkeää, että tässä Euroopan parlamentti näiden kadmiumia koskevien poikkeuksien lisäksi otti toisenkin ongelmakohdan esille, eli poistaa sen jälkeensä jääneen poikkeuksen, että nappiparistoissa saataisiin edelleen käyttää elohopeaa. Valtaosahan nappiparistojen valmistajista on jo tähänkin mennessä siirtynyt käyttämään muuta teknologiaa, joten poikkeus sinänsä olisi vanhentunut.

Siksi se, että päädytään aikaistamaan takaraja vuoteen 2015, nopeuttaa teknologian kehitystä, ja ennen kaikkea se tasoittaa myös markkinoita niin, että emme suosi esimerkiksi halvempia ja huonompilaatuisia elohopeaa sisältäviä nappiparistoja parempien sijasta.